On erittäin tärkeää, että me huolehdimme siitä, että puhtaat elintarvikkeet voisivat olla kaikkien kuluttajien saatavilla eikä niin, että pelkästään tällainen markkinavetoisuus ikään kuin ohjaisi kuluttajien käyttäytymistä.

Meidän pitää huolehtia kansalaisten terveydestä, terveydenhuollosta ja sitä kautta puhtaasta, turvallisesta ruoasta Euroopan kansalaisille.